Euroopan parlamentin jäsenenä ja Euroopan unionina meidän pitää toimia omien arvojemme puolesta ja meidän pitää olla edistämässä poliittista reformia Venäjällä ja toimia sen puolesta, että Venäjälläkin voisi olla vapaa vaalijärjestelmä. Nythän asia ei ole näin, ja kun tarkkaan katsomme, niin eurooppalaisten arvojen ja meidän oikeuskäsityksemme mukaan Venäjän parlamentti eikä presidenttikään ole laillisesti valittu ja tämä tietysti aiheuttaa ongelman. Meidän pitää tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, rohkaista heitä demokratian tielle, mutta mielestäni Euroopan unionin pitäisi vaatia uusia vaaleja.

Eli nyt on toimittava sen puolesta, että Venäjälle saadaan uudet vaalit hyvin nopeasti. Se on myös Putinin etu, koska tämän hetken liikehdintä näyttää siltä, että mikäli uusia vaaleja ei tule, niin Putin ei ehkä istu koko kuutta vuotta vallassa.